Tarvitaan myös EUn sisäisen infrastruktuurin ja lainsäädännön mukauttamista niin, että olemme varautuneet meistä itsestämme johtumattomiin kriisitilanteisiin. Jäsenvaltioiden on määriteltävä kaikkien markkinatoimijoiden tehtävät ja vastuualueet toimitusvarmuuden takaamisessa. Lähihistoria osoittaa, että tähän on tarvetta. Euroopan riippuvuus on huolestuttavalla tasolla. Yli 40 prosenttia Euroopan maakaasun kulutuksesta katetaan nykyään tuonnilla, ja ennusteiden mukaan riippuvuus voi kasvaa 70 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Siitä seuraa sekä taloudellista että poliittista riippuvuutta, joka ei ole terveellistä. Tulevaisuudessa tilannetta voi lieventää nesteytetty maakaasu, jonka hinta on pudonnut ja myös uusi liuskekaasu, shale gas, jota on löydetty eri puolilta maailmaa, myös Puolasta. Nämä toivottavasti parantavat toimitusvarmuutta ja monipuolistavat hankintavaihtoehtoja, samoin kuin tehokkaan uusiutuvan energian kehittäminen. Taannoiset kiistat Venäjän ja naapurimaiden välillä osoittivat kuinka heikoissa kantimissa sisäinen toimitusvarmuutemme oli. Siksi konkreettiset toimet, kuten kaasunkulun varmistaminen myös vastakkaiseen suuntaan jäsenvaltioiden välillä tai solidaarisuusperiaatteen mukaisesti huolehtiminen siitä, että omista varannoista riittää myös naapurille kriisitilanteissa, on tärkeää. Samoin se, että jäsenvaltioiden erilaiset olot tiedostetaan ja tunnustetaan.